Arvoisa puhemies, Arabiemiraatit on mielenkiintoinen ja äärettömän ristiriitainen maa. Toisaalta siellä panostetaan erittäin paljon koulutukseen ja yhteiskunnasta halutaan tehdä korkeaan osaamiseen perustuva maa.